Kaksi asiaa haluaisin tässä nostaa esille, puhuitte tasapainoisesta budjetista ja samanaikaisesti puhuitte myöskin niistä suurista vaatimuksista ja haasteista, joita Euroopalla on edessään.

Me tarvitsemme, niin kuin te myöskin sanoitte, me tarvitsemme tasapainoisia kompromisseja, ja Suomi tulee nyt olemaan näiden tasapainosten kompromissien tekijä puheenjohtajakaudellaan. Toivoisin, että Suomen nykyinen hallitus, joka ehkä ei istu kovinkaan kauan, ottaa tämän asian hoitaakseen oikein tomerasti ja hoitaa sitten asiat maaliin sellaisella tavalla, että me voimme ylpeydellä katsoa Suomen puheenjohtajakauteen.